päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän että paikalla olevat ministerit siirtyvät ministeriaitioon

pyydän edustajia asettautumaan paikoilleen pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla

arvoisa puhemies suomalaista hyvinvointivaltiota rakennettaessa aivan keskeinen tavoite on ollut tehdä suomesta kansakunta jossa ihmisen tausta ei vaikuta menestymisen mahdollisuuksiin kansakunta jossa heikompaa autetaan ja tuetaan pysymään mukana viime perjantaina poisnukkuneen suuren valtiomiehen presidentti mauno koiviston elämänkaari vähävaraisen perheen lapsesta satamatöiden kautta filosofian tohtoriksi ja valtakunnan huipulle on oiva esimerkki suomalaisen hyvinvointivaltion vahvuuksista koiviston poliittinen viisaus harkitsevasta politiikasta eli fundeerauksesta määrätietoinen parlamentarismin vahvistaminen suhtautuminen naapureihin sekä vakaa ulkopolitiikka eu jäsenyyksin ovat oppeja joita meidän kaikkien on on hyvä täällä pohtia arvoisa pääministeri miten te arvioitte presidentti koiviston poliittista jälkeä suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies ensinnäkin uskon että oma ja kaikkien meidän päällimmäinen ajatus presidentin poismennessä on syvä kunnioitus hänen hänen työtänsä kohtaan hän luotsasi suomea kaksitoista vuotta presidenttinä ja viisi vuotta pääministerinä läpi laman ja lopulta sitten euroopan unionin jäsenyyden kynnykselle myöskin se hänen henkilökohtainen tarinansa on on hyvin suomalainen ja hyvin puhutteleva puusepän pojasta hän opiskelee tohtoriksi saakka ja ja päätyy lopulta tasavallan presidentiksi tästä unelmasta ja ja sen unelman säilymisestä ja mahdollisuuden säilymisestä jokaiselle suomalaiselle tietenkin haluamme pitää kiinni mutta se on selvä että nyt valtioneuvosto tässä ja nyt valmistautuu jättämään tasavallan presidentti presidentti mauno koivistolle arvokkaat jäähyväiset

henkilökohtaisten ominaisuuksien rinnalla oli mahdollisuus hankkia koulutusta ihmisten taustalähtökohdista riippumaton mahdollisuus kouluttautumiseen on suomalaisten ja suomen menestyksen tärkein yksittäinen tekijä sivistys on sana jonka sisältöön vaikuttavat lukuisat meidän täällä tekemät päätökset olen mielessäni pohtinut olemmeko nyt viime vuosina menneet oikeaan suuntaan suomalaisten koulutusmahdollisuuksien parantamisessa ehkä meidän olisi hyvä täällä pysähtyä hetkeksi pohtimaan miten mahdollistamme tänään syntyvälle satamajätkälle tien kohti tohtorinhattua arvoisa pääministeri miten te suhtaudutte koulutuksen tasa arvoon ja sen edistämiseen osana suomen satavuotista historiaa ja tulevaisuutta

arvoisa puhemies se unelma pitää että jokainen suomalainen voi varallisuusasemaansa ja taustaansa katsomatta kouluttautua niin pitkälle kuin motivaatiota ja päätä riittää minä uskon että kaikki tässä salissa ovat valmiita tekemään töitä jatkuvasti sen eteen vaikka me edellinen hallitus ja monet meistä ovat joutuneet tekemään kipeitä päätöksiä jotka ovat vaikuttaneet myöskin koulutukseen se mitä me olemme nyt tämän hallituksen toimesta tehneet on se että vuosi sitten kehysriihessä päätimme että koulutukseen ei tehdä enää uusia leikkauspäätöksiä päinvastoin edellisessä kehysriihessä teimme uudelleensuuntaamista sen vähän liikkumavaran puitteissa mitä meillä on tästä lupauksesta että suomessa on mahdollista kouluttautua niin pitkälle kuin päätä ja motivaatiota riittää me pidämme kiinni

arvoisa puhemies on arvokasta että otamme aikaa täällä eduskunnan istunnossa kunnioittaaksemme presidentti koiviston mittavaa elämäntyötä työtä joka pohjautuu kansalaisten vankkaan tukeen hän rakensi ihmisille turvallisuudentunnetta yhteiskunnan murrosvaiheissa sen ohella että hän työllään vahvisti parlamentarismia elämänmenoa hän oli myös merkittävä sopimusyhteiskunnan tekijä kannattaja ja tukija minullakin oli noina vuosina mahdollisuus näistä asioista hänen kanssaan keskustella ja fundeerata siksi olisi tärkeätä että tätä sopimusyhteiskunnan tuloksellista perintöä jota hän tuki ei rapauteta ja hukata vaan se nähdään kansakunnan tulevaisuuden selviämisessä tärkeäksi asiaksi myös tulevaisuudessa vastaako tämä näkemys myös hallituksen

arvoisa puhemies presidentti koivisto oli monella tapaa ainutlaatuinen ihminen hänessä yhdistyi esimerkiksi talouden ja ulkopolitiikan osaaminen osaaminen yhtä aikaa ainutlaatuisella tavalla hän oli myöskin vahva sopimusyhteiskunnan kannattaja ja se mitä kerroitte vastaa hyvin näkemystäni myöskin tältä osalta hänen hänen

matkustin viime lauantaina bussilla turun keskustan ulkopuolella sijaitsevaan tilaisuuteen ja koin mieleenpainuvan hetken kun toisilleen entuudestaan tuntemattomat turkulaiset linja autossa yhdessä muistivat turun sataman jätkää eli presidentti mauno koivistoa juuri näin monet suomalaiset koivistoa muistavatkin hänen arvokkaan poliittisen perintönsä lisäksi myöskin turun sataman jätkänä puusepän ja ompelijattaren poikana joka väitteli tohtoriksi ja myöhemmin nousi suomen tasavallan presidentiksi mutta arvoisa pääministeri sipilä tällainen sosiaalinen nousu ei ole mikään itsestäänselvyys enää tämän päivän suomessa korkeakoulutus on periytyvää ja olemme saaneet lukea siitä kuinka suomalainen peruskoulukin on eriarvoistumassa arvoisa pääministeri mitä hallitus aikoo tehdä tämän eriarvoistumiskehityksen kääntämiseksi ja sen varmistamiseksi että jokainen suomalainen nuori myöskin jatkossa voi hankkia korkeakoulutusta näin

arvoisa rouva puhemies niin kuin totesin koiviston elämänkaari on ainutlaatuinen juuri tässä mielessä köyhästä laivapuusepän pojasta tohtoriksi ja tasavallan presidentiksi suomen pankin pääjohtajaksi tästä unelmasta haluamme pitää edelleenkin kiinni mutta nyt hyvät kollegat ehdottaisin kyllä että että keskittyisimme siihen että että voisimme jättää presidentti koivistolle yhdessä arvokkaat jäähyväiset

sen paremmin naulan kantaan tämän asian luonne huomioon ottaen ei voi osua kuin mihin pääministeri juuri äsken oman puheenvuoronsa päätti nostan hattua herra pääministeri teille tuosta kommentista satuin vain pyytämään puheenvuoron sen vuoksi että tämä koivistoon liittyvä arvostus tulisi esitetyksi myös tältä puolen ei ole epäilyä siitä etteikö kyseessä ole kaikilla mittareilla suuri suomalainen jonka keskeinen arvo suomelle on myös siinä että hän johdatti tämän maan kylmästä sodasta uuteen vaiheeseen oikealla toimintalinjalla olin kysymässä herra pääministeri teidän käsitystänne siitä pitäisikö meidän samalla päättäväisyydellä nyt toimia euroopan unionissa kuin noina hetkinä jolloin suomen asemaa maailmankartalla merkittävällä tavalla ratkaistiin

kuten totesin presidentti koivisto luotsasi suomea yli yli monien vaikeiden olosuhteiden kylmän sodan lama ajan kohti euroopan unionia olen kysyjän edustaja kanervan kanssa samaa mieltä että samaa päättäväisyyttä meidän pitää noudattaa nyt kun puhutaan euroopan unionin tulevaisuudesta tässä tässä vaikeassa turvallisuusympäristössä missä me tällä hetkellä elämme me löydämme ja pystymme ammentamaan monia asioita esimerkiksi presidentti koiviston meille jättämästä perinnöstä

seuraava kysymys edustaja mikkonen

tärkeä pitää kiinni arvoisa puhemies tasan viikko sitten suomi aloitti arktisen neuvoston puheenjohtajana puheenjohtajuuskauden ohjelman tärkein teema on ympäristönsuojelu ja niin kuuluukin olla sillä napajäätikkö sulaa koko ajan kovaa vauhtia valitettavasti kaikki neuvoston maat eivät tunnu olevan tästä samaa mieltä yhdysvalloissa presidentti trump haluaa jälleen sallia öljynporauksen arktisilla vesillä ja norja on antanut öljynporauslupia uusilla alueilla arktisella barentsinmerellä jos haluamme onnistua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä yhtään uutta öljykenttää ei voida ottaa käyttöön etenkään erityisen herkällä arktisella alueella kysynkin ulkoministeri soini miten suomi aikoo konkreettisesti edistää puheenjohtajana sitä että alueelle saadaan pysyvä öljynporauskielto
arvoisa rouva puhemies olen todella iloinen että suomella on tämä arktisen neuvoston puheenjohtajuustehtävä juuri tänä aikana koska meidän linjamme on hyvin selvä me haluamme pitää huolta ympäristöstä mutta mutta samaan aikaan me haluamme kestävällä tavalla huolehtia siitä että ne ihmiset jotka asuvat arktisilla alueilla voivat siellä asua tulla toimeen saada toimeentulonsa tämä tilanne mikä arktisessa neuvostossa yhdysvalloissa oli viime viikolla oli aika siinä mielessä saammeko me aikaan yhteistä julistusta saammeko me aikaan yhteistä tahtotilaa mainitaanko pariisin sopimus täyttyvätkö kestävän kehityksen kriteerit ilokseni voin sanoa että suomen neuvottelijat olivat harsimassa kokoon tätä pakettia joka on kelvollinen perusta mennä eteenpäin mitä arktisiin porauksiin tulee niin ne ovat kansallisvaltioiden asioita mutta me tietysti haluamme pitää esillä sitä että yksikin tällainen onnettomuus olisi kohtalokas ja

jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä

on hienoa kuulla kuinka ministeri soini puhuu täällä ympäristönsuojelun puolesta ja ilmastonmuutoksen torjunnan puolesta joskus toisenkinlaisia puheenvuoroja kuultu mutta on upeaa että suomi on ollut asiassa aktiivinen mutta se ei kuitenkaan vielä riitä jos tuloksia ei saada aikaan arktiksen luonto on erityisen herkkä ja ison riskin arktiselle luonnolle aiheuttaa raskas polttoöljy jota monet alueella seilaavista rahtilaivoista käyttävät polttoaineenaan etelänavalla raskaan polttoöljyn käyttö on kielletty laivoissa ja olisi tärkeää saada samanlainen kielto myös pohjoiselle napa alueelle esimerkiksi wwf on esittänyt että tällainen kielto tulisi saada voimaan vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä pääministeri sipilä kun viime vuonna kysyin teiltä pohjoismaiden neuvoston kokouksessa aiotteko arktisen neuvoston puheenjohtajana ajaa raskaan polttoöljyn käyttökieltoa arktiksella teidän vastauksenne oli kyllä kysynkin nyt millä tavalla aiotte edistää raskaan polttoöljyn kieltoa nyt kun arktisen neuvoston puheenjohtajan nuija on siirtynyt suomelle

arvoisa rouva puhemies suomi on kannattanut sitä että arktisella alueella voidaan yhtyä kanadan aloitteeseen siitä että kielletään raskaan polttoöljyn käyttö ja kuljetus meillä on kuitenkin arktisella alueella hivenen erilaiset olosuhteet kuin antarktiksella tämä tarkoittaa sitä että meidän täytyy toistaiseksi kuitenkin turvata se energian saanti joka alueiden asukkailla on mutta suomi on tässä hyvin aktiivinen ja on tukenut kanadan aloitetta tässä asiassa
arvoisa puhemies kun arktista neuvostoa vuonna yhdeksänkymmentäkuusi perustettiin se oli tietyssä mielessä edelläkävijä koska se otti voimakkaasti kantaa ympäristöön ilmastonmuutosta vastaan alkuperäiskansojen puolesta ja toi vielä alueen kansalaisjärjestöt mukaan tähän toimintaan muistan itse tuon perustavan kokouksen edustin suomea siellä ottawan kokouksessa ja tämä ei ollut itsestäänselvää että nämä asiat tulivat hyväksytyiksi silloinkin nimenomaan venäjällä ja usalla oli joissakin asioissa vaikeuksia silloin kuitenkin liittyi vielä lisäasia arktiseen neuvostoon ja se oli turvallisuuskysymys ajateltiin että siitä voisi tulla osa tätä etyjin turvallisuusrakennetta ja tänä päivänä näemme maailman jossa itse asiassa kilpavarustelu lisääntyy uuden kylmän sodan uhat leijuvat ilmassa ja venäjän ja usan suhteet heikkenevät näettekö että arktisella alueella suomi voisi tehdä myöskin turvallisuusmielessä joitakin aloitteita puheenjohtajuuskautensa aikana

tämä on olennainen kysymys ja on erittäin hyvä asia että arktisessa neuvostossa ja sen työskentelyssä eivät toistaiseksi ole näkyneet ne suurvaltojen väliset jännitteet jotka näkyvät ukrainassa syyriassa lähi idässä me haluamme pitää sen sellaisena että arktista aluetta ei militarisoida miltään osin tästä meillä käytiin hyvä keskustelu ulkoministereiden illallisella johonka pitkästä aikaa osallistuivat kaikki arktisten maiden ulkoministerit siis myös usa venäjä kanada kaikki pohjoismaat yhteinen tavoitteemme suomi tulee pitämään tätä esillä satsataan ympäristönsuojeluun meteorologiseen yhteistyöhön koulutukseen kommunikaatioon ja mennään tämän positiivisen kautta sitten siellä on vielä luontoa ja ympäristöä ja montaa muuta

arvoisa rouva puhemies eilen lähetekeskustelussa oli hfc yhdisteiden kielto joka on yksi montrealin ympäristösopimuksen yksi parhaimmista ympäristöpolitiikan sopimuksista joita on tehty on laskettu että sillä kiellolla saadaan ilmaston lämpenemistä rauhoittumaan nolla pilkku viisi astetta ja arktiselle alueelle se on erittäin tärkeää koska siellä ilmasto lämpenee kaksi kertaa nopeammin nyt kun suomesta tulee arktisen neuvoston puheenjohtaja meidän ohjelmamme on erittäin kunnianhimoinen ja sisältää paljon uutta teknologiaa yhteyksiä meteorologiaa ja myöskin asioita jotka voisivat yhdistää eurooppaa aasiaan kuinka suomi osana arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tulee edistämään vaikkapa koilliskaapelihanketta tai rautatieyhteyttä jäämerelle ja ottamaan vahvan roolin myös eun arktisessa politiikassa

arvoisa rouva puhemies suomi on tehnyt yhteistyöaloitteen aasian ja euroopan maiden kanssa siitä että lähtisimme yhdessä rakentamaan koillisväylän kaapelia asia oli esillä viikonloppuna käydessäni kiinassa ja neuvotteluja käydään tällä hetkellä kiinan lisäksi japanin venäjän ja norjan sekä aktiivisesti saksan kanssa olemme suunnitelleet että pääsisimme yhteiseen tahtotilan ilmaisuun tämän vuoden loppuun mennessä niin että kaupallisena hankkeena koillisväylän kaapeli voisi käynnistyä jo ensi vuoden aikana tässä kohtaa suomi toimii hyvin aktiivisesti ja myöskin eri maita kokoavana toimijana

puhemies tänään suomessa on vietetty arktisen neuvoston suomen puheenjohtajuuskauden avajaisia ja kiitän ministeri soinia ja virkakuntaa hienosta tilaisuudesta meille suomalaisille on arktisissa asioissa tarjolla nyt johtajuus johtajuus euroopan unionissa osaammeko hyödyntää puheenjohtajuuskauden suomen arktisen osaamisen vahvistamiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattamiseksi tämä on minusta nyt tuhannen taalan kysymys edistettäviä asioita on paljon koillisväylä hanke matkailun potentiaali se miten lisätä tunnettavuutta arktisena matkailumaana sekä ympäristökysymykset ensimmäinen arktinen ministerikokous järjestettiin omassa kotikaupungissani rovaniemellä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi ja siellä hyväksyttiin ensimmäinen arktinen ympäristönsuojelustrategia kysyisinkin ministeri soinilta saadaanko suomeen ympäristöministerikokous nyt meidän puheenjohtajuuskautemme aikana

tehneet suomessa todella paljon työtä että myös euroopan unioni ymmärtäisi arktisen alueen merkityksen ja ymmärrys on lisääntynyt korkea edustaja federica mogherini ja komissaari vella tulevat tänne viidestoista kesäkuuta se on erittäin hyvä asia että me saamme korkean edustuksen tänne ja tätä kautta vietyä tätä meidän agendaamme esille totta kai me haluamme paljon korkean tason kokouksia ympäristöministerin joka ei ole nyt paikalla puolesta en uskalla luvata mutta varmasti ympäristöministeri tiilikainen tekee kaikkensa tämän eteen jos pieni huumori sallitaan niin arktiset asiat kiinnostavat kaikkia myös niitä maita joilla jäitä ei ole kuin grogilasissa

arvoisa puhemies euroopan parlamentti hyväksyi taannoin maaliskuussa eun arktista strategiaa käsittelevän mietinnön joka herätti aika paljon mielenkiintoa suomessa ja myöskin muissa pohjoismaissa tämän strategian keskiössä tulee parlamentin mukaan olla taloudellisen toiminnan edellytysten varmistaminen ja edistäminen alkuperäiskansojen oikeudet sen varmistaminen ettei kilpailu alueen laajoista resursseista kuumene sotilaallisen konfliktin tasolle tiedossa on myöskin se että arktisen neuvoston pöydällä on ikään kuin myös eun tarkkailija asema asema se lienee vielä avoin kysymys joka tapauksessa tämä puheenjohtajuuskausi antaa suomelle erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa arktisen alueen tilanteeseen ja kehitykseen se on myöskin areena jossa suurvallat kohtaavat sen yhteisen toivottavasti yhteisen päämäärän edessä mutta se on myöskin alue joka kiinnostaa myöskin muita vähän kaukaisempia maita kiinan tarkkailija asema arktisessa neuvostossa voi näyttäytyä aika erikoisena mikä on teidän mielestänne kiinan rooli tässä arktisen neuvoston työssä ja mikä se asema voisi

rouva puhemies edustaja wallinin kysymyksessä oli monta hyvää kohtaa tartun kahteen eli tämä talouspuoli nyt myös suomi sai johdettavakseen tämän arktisen alueen talouspuolen johtamisen tero vauraste on on nyt siinä aktiivinen puheenjohtaja minä uskon että sitä kautta saadaan kestävällä tavalla arktista taloutta kuntoon meillä on esimerkiksi jäänmurtajia ja muita joita me tarjoamme kuusikymmentä prosenttia maailman jäänmurtajista tehdään suomessa ja kaikki hyvät tämä sitten tämä tarkkailija asema kyllä esimerkiksi kiinaa ja monia muita maita kiinnostaa jos tämä jää sulaa ikirouta hellittää se tulee vaikuttamaan heidän elinolosuhteisiinsa myös kiinassa myös muualla maailmassa mutta varmaan on myös niin että kiinaa kiinnostaa strategisessa mielessä ja saattaa jonain aikana myös sotilaallisessa ja kulkureittimielessä kiinnostaa nämä arktiset

puhemies kysyn ministeri soinilta että kun nyt kävitte keskusteluja tästä arktisesta alueesta muun muassa yhdysvaltojen viranomaisten kanssa tuliko teille sellainen vaikutelma että yhdysvallat on samalla tavalla mukana vielä kuin sanokaamme oli syytä uskoa vielä vuosi sitten vai onko nyt tämä nykyhallinto selvästi luopumassa niistä tavoitteista joita silloin oli ehkä nähtävissä toinen osa tätä kysymystä koskee sitä että siellä napa alueella on myöskin tällaisia aluevesikiistoja ja rajakiistoja

puhemies yhdysvaltojen uusi hallinto ei ole kaikilta osin vielä hahmottunut siellä ei ole tehty tarvittavia nimityksiä on selvää että tämä hallinto eroaa eroaa obaman hallinnosta mutta kuinka paljon siitä on nyt kysymys ulkoministeri rex tillerson minun mielestäni osoitti johtajuutta ja kovista paineista huolimatta hän henkilökohtaisesti hoiti omalta osaltaan oman maansa osalta että nämä maininnat kestävästä kehityksestä ja pariisista mutta tämän jatkosta emme vielä voi olla täysin varmoja aluevesikiistat eivät sinänsä kuulu arktisen neuvoston agendaan mutta ne vaikuttavat siihen turvallisuustilanteeseen ja henkeen ja totta kai tältä osin on tärkeätä pitää huolta siitä että kaikki maat osallistuvat että ne puhevälit säilyvät meillä olivat nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kaikkien maiden ulkoministerit

viime viikolla vierailla tällä alueella huippuvuorilla

pohjois norjan ja pohjoisnavan puolivälissä ja omin silmin vakuuttua tämän ilmastonmuutoksen todellisuudesta eli todellakin siis jäät sulavat sitä kautta vesienpinnat nousevat ja tämä muutos on sillä alueella vielä paljon suurempi niin kuin täällä on tuotu esiin ehkä kaksin kolminkertainen tämä ilmaston lämpeneminen öljynporausasiat ovat nekin tärkeitä mutta ratkaiseva kysymys on se mitä tapahtuu tämän ilmastonmuutoksen hallinnassa ja tältä kannalta avainasemassa on se pidetäänkö tämä pariisin sopimus voimassa ja nyt kysynkin ministeri soinilta kun tapasitte yhdysvaltojen ulkoministeri tillersonin toitteko esille juuri tämän asian että kaikkein tärkeintä on että ilmastonmuutoksessa annetut sitoumukset ja pariisin sopimus pidetään voimassa

arvoisa rouva puhemies suomen neuvottelijat tekivät todella paljon töitä suurlähettiläs aleksi härkösen johdolla että nämä maininnat säilyivät ja ne saatiin sinne julistukseen ja se on aivan selvä että tämä tapahtui sillä tavalla kuin me yhdessä minä ja meidän neuvottelutiimimme koko ajan painotimme tätä asiaa yksinhän me emme mitään saaneet aikaan mutta saimme yhdessä kahdeksan arktisen maan kanssa tämän julistuksen ei se nyt maailman kunnianhimoisin ole mutta olisi se ollut nolo alku suomen puheenjohtajuudelle jos julistusta ei olisi saatu että kyllä tämän eteen kovasti töitä tehtiin ja ja onnistuttiin mutta valitettavasti en voi olla varma siitä miten usan hallinto tästä eteenpäin toimii yleisesti toivon että he pitävät siitä kiinni mitä ovat olleet sopimassa

seuraava kysymys edustaja kontula
arvoisa puhemies kelalla on käytäntönä että jos huomataan että jollekulle on maksettu liikaa tukia tai toisesta sovitaan henkilön kanssa realistisesta maksusuunnitelmasta näin toimitaan aina muuten paitsi silloin jos kyseessä on toimeentulotukiasiakas näissä tilanteissa kelan velka menee suoraan ulosottoon mikä merkitsee tälle henkilölle tietenkin luottotietojen menetystä ja sitä kautta entistä suurempia vaikeuksia päästä pois köyhyydestä

rouva puhemies toimeentulotuki on se viimesijainen se viimesijainen tuki kaikille niille ihmisille joitten joko työtulo tai sosiaaliturva muutoin ei riitä toisekseen onko ihmisarvoista elämää se että joudutaan tällaiseen tilanteeseen yksi viesti hallituksen piiristä liittyen toimeentulotuen niin sanotun normiosan kela siirtoon on useita kertoja ollut se että mikäli meillä on lainsäädännössä asioita jotka ovat ristiriidassa jotka eivät ole sopusoinnussa sen kanssa miten kela esimerkiksi tulkitsee voimassaolevaa lakia niin muutetaan lainsäädäntöä tarvittaessa muutetaan lainsäädäntöä velalliseen liittyvät oikeusministeri on on parempi vastaamaan mutta jos muutosvaiheessa on ongelmia siinä on valmius ryhtyä lainsäädännön muutostoimenpiteisiin pyydän

arvoisa puhemies en nyt ole aivan varma onko hallitus selvillä tästä itse ongelmasta tai kuunteliko tarkkaavaisesti kun koetin sitä avata tämä ei siis liity millään lailla toimeentulotuen kela siirtoon vaan kelan lin jauksiin siitä miten se perii saataviaan silloin jos henkilö ylipäätään on toimeentulotuen asiakas vaikka virheen olisi tehnyt viranomainen siitä huolimatta seuraukset maksaa se ihminen itse tätä on perusteltu sillä että toimeentulotuki on tosiaan viimesijainen etuus mutta toimeentulotuen alle voidaan kyllä mennä esimerkiksi silloin kun henkilölle määrätään sanktioita joko kaksikymmentä tai jopa neljäkymmentä prosenttia sen sijaan silloin jos henkilö itse haluaisi mieluummin maksaa velkansa kuin joutua ulosottoon vastaava käytäntö ei ole mahdollista ainakin silloin kun velka johtuu viranomaisen virheestä olisi myös vähintäänkin kohtuullista että velka voitaisiin antaa ihmiselle anteeksi kun kysymys on hyvin pienituloisesta henkilöstä henkilöstä kysyisinkin arvoisa ministeri olisiko teillä aikaa perehtyä asiaan ja sen jälkeen tehdä sille jotain tämä on hyvin tärkeä asia monelle pienituloiselle pulassa olevalle ihmiselle

puhemies niiltä osin mikä liittyy oikeusministerin tontille varmasti keskustelua käydään oikeusministerin kanssa oikeusasiamies puuttui hiljattain juuri

kela siirrosta aiheutuviin ongelmiin ja ja totesi niin että siinä on viranomaisen vaikeuksia hoitaa näitä maksatuksia ja siitä johtuva viive siellä on käyty neuvotteluja juurikin siitä juurikin siitä mitä esititte että kun se ei johdu siitä

puhemies tämä kysymys on oikein aiheellinen ja ajankohtainen ihmisten jotka ovat menettäneet työpaikkansa tai ovat pienituloisia ja monien haasteiden kanssa painivat nämä ongelmat kaikuvat myös meille sähköpostilaatikoihin nämä ovat ihan tuttuja ongelmia siitä mitä oikeusministeriön puolella voidaan asian kanssa tehdä koska jokaisella organisaatiolla on vähän erilaiset tavat näissä perintäkysymyksissä ja siinä kuka ajautuu sinne ulosoton piiriin täytyy käydä varmasti nyt ministeriöiden välistä vuoropuhelua vielä tiiviimmin erityisesti sellaiset tilanteet joissa pienituloinen ihminen joutuu kohtuuttomaan asetelmaan julkisen viranomaisen toiminnan johdosta täytyy nyt erityisen tarkkaan perata ulosoton lainsäädännön kehittämisessä arvoisa
arvoisa puhemies sote kaaoksen kynnyksellä on syytä miettiä laajemminkin kuka tarvitsee julkisia palveluita ja kuka niitä saa kelan toimeentulotuen takkuamisen maksavat juuri pienituloiset ja esimerkiksi maksulliset puhelinpalvelut rokottavat kädestä suuhun elävää kaikkein pahiten arvoisa ministeri eivätkö henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta tinkiminen ja muun muassa palvelumaksut lisää epätasa arvoa ja kohdistu kaikkein vaikeimmin niihin jotka ovat syrjäytymisuhan

rouva puhemies kysymys oli monisyinen mutta ilmeisesti tässä nyt viitattiin kuitenkin sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen alla olevan lainsäädännön eteenpäinvientiin sikäli kuin me uskomme siihen että siitä lainsäädännöstä jota eduskunta säätää tulee elävää elämää niin esimerkiksi valinnanvapauslainsäädännössä on useita eri pykäliä joissa on erityisesti ja erikseen mainittu se millä lailla asiakasohjaus pitää tehdä toisekseen palveluntuottajille tulee omat velvoitteensa

arvoisa ministeri rehula totesitte että jos kela tulkitsee lakia eri tavoin kuin mikä on voimassa oleva laki elikkä toimeenpano on ikään kuin erilaista kuin voimassa oleva laki jonka niin silloin lakia ollaan valmiita muuttamaan

kela on nyt tehnyt sellaisen toimeentulotukilakia koskevan linjauksen että tosiaankaan lukiolaiset eivät ole enää oikeutettuja toimeentulotukeen jos ovat täyttäneet kahdeksantoista on olemassa kuitenkin stmn tulkintaohjeistus voimassa olevasta toimeentulotukilaista joka on päinvastainen elikkä että lukio laiset olisivat oikeutettuja toimeentulotukeen kumpi taho nyt tulkitsee lakia väärin ja oletteko valmiita muuttamaan lakia että lukiolaisten eriarvoisuus ei kasvaisi tämän kelan

tähän kysymykseen on osattu varautua ja on selvitetty muun muassa se onko kansaneläkelaitoksella eli kelalla ja ministeriöllä eri eri tulkinta siitä miten toimeentulotukilainsäädäntö lukiolaisten osalta pitää toimeenpanna ei ole olemassa erilaista tulkintaa vaan on aivan yksi tulkinta toisekseen tilanne jonka edustaja alanko kahiluoto on julkisuudessa esiin ottanut liittyy siihen että meillä on voimassa oleva lainsäädäntö jossa ensisijainen etuus tässä tapauksessa opintotuki on se joka lukio opiskelijankin täysi ikäisen sellaisen pitää ottaa tämä opintoraha asumiseen liittyvä liittyvä tukimuoto ja myöskin opintolaina ovat ensisijaisia etuuksia ja toimeentulotuki on sitten toissijainen ja sitten jos on kohtuuttomuuksia niin kyllä se ihan on lainsäätäjän tarkoituskin ollut että harkintaa voi käyttää ja tulee käyttää tilanteissa joissa mahdollisia mahdollisia kohtuuttomuuksia ilmenee mutta tulkinta on kelalla ja stmllä sama ja voimassa olevaa lainsäädäntöä toimeenpannaan se mitä kunnat ovat aikaisemmin tehneet voi kysyä onko noudatettu voimassa olevaa suomen lakia

arvoisa puhemies vielä kerran palaan tähän sote uudistukseen joka on nyt tällä hetkellä tässä meillä eduskunnassa käsiteltävänä meillä on meillä on valinnanvapauspaketti kysymys oikeastaan nyt on siitä onko vielä jotain tulossa onko vielä jotain mistä meidän kansanedustajien pitää tietää onko hallitus esimerkiksi kaavailemassa sitä että sosiaalipäivystystä vielä keskitetään ja ollaanko miettimässä että tulisi myös rajoituksia esimerkiksi päiväkirurgiseen toimintaan jonka ylläpitävät

tehtävien osalta jotka maakunnille tulevat noin miljardi euroa

lisäksi meillä on valmistelussa valtionvarainministeriössä ahvenanmaahan liittyvä lainmuutos joka kuuluu osana tätä pakettia pakettia eduskunnan käsiteltäväksi ja se esitys annetaan lähiviikkojen aikana niin että sen käsittely on täällä mahdollista sitten edustaja henriksson viittasi mahdolliseen muuhun lainsäädäntöön hallitusohjelman mukaisesti myös erikoissairaanhoidon työnjakoa tekemällä on kyettävä aikaansaamaan kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron säästötoimenpiteet näiltä osin viime viime vuoden loppupuolella hyväksyttiin eduskunnassa terveydenhuoltolaki ja parastaikaa lausuntokierroksella on työnjakoon liittyvä asetuksen valmistelu

elikkä tämän kyselytunnin jälkeen tässä keskustellaan kansalaisaloitteesta vaasan keskussairaalan laajasta päivystyksestä oikeastaan nyt kysymys ministeri rehulalle on se aiotteko olla mukana tässä keskustelussa ja jos ette aio niin mikä olisi nyt tällä hetkellä teidän vastauksenne kaikille niille kuudellekymmenelleseitsemälletuhannelle henkilölle jotka odottavat että tälle asialle tapahtuisi jotain hyvää
arvoisa rouva puhemies vastaus näille ihmisille jotka odottavat kannattaa ottaa

sanomalehti pohjalainen käteen noin viikon sisään on ollut pääkirjoitus jossa ensimmäisen kerran viimeisen vuoden aikana esimerkiksi omalle kohdalleni osui yksi myönteinen lause kun niissä puheissa joita täällä eduskunnan salissa on pidetty monet kerrat tekin edustaja henriksson olette kysynyt tästä samasta asiasta ettekä ole uskonut ette ole luottanut nyt ollaankin ainakin joittenkin mielestä yllättäen tilanteessa jossa niin pääministeri valtiovarainministeri kuin itse vastuuministerinä olisimmekin puhuneet totta te olette väittänyt jotakin muuta eli vastaus niille ihmisille jotka ovat olleet vaasan sairaalan puolesta huolissaan kannattaa lukea se pohjalaisen pääkirjoitus toisekseen tänään on kansalaisaloite käsittelyssä se menee normaalin eduskuntakäsittelyn mukaisesti valiokuntaan hallituksen näkökulmasta lainsäädäntö joka liittyy nyt sairaaloitten väliseen työnjakoon lain tasolla on ollut eduskunnan käsittelyssä viime vuoden puolella

arvoisa rouva puhemies tänne eduskuntaan saapuneet maakuntalaki ja sote rakennelaki tämä yli tuhannen sivun lakipakettihan viivästyi sillä tavalla että sen piti tulla viime vuoden puolella syysistuntokaudella saimme sen maaliskuussa käsittelyymme tänne eduskuntaan valinnanvapauslaki tuli vasta vapun jälkeen vaikka sen piti tulla helmikuussa näin ollen eduskunta on nyt sitten täydellä teholla työskentelemässä ja käy tätä lakikokonaisuutta läpi tässä on kuitenkin nyt uhkana kun tämä on viivästynyt hallituksen taholta että tulee jäämään kohtuuttoman vähän aikaa tähän toimeenpanoon jolla nämä maakunnat saadaan pystyyn ja siellä pystytään nämä kaikki toimet tekemään hallitusti ja järjestyksessä ja kun myös resurssit ovat tällä hetkellä erittäin rajalliset ja vähäiset niin kysynkin onko hallitus varautunut siihen että mahdollisesti tätä toimeenpanoa ja ja tätä kokonaisuutta ajallisesti siirrettäisiin niin että tämä voidaan hallitusti tehdä ja myös että tämä valinnanvapauskokonaisuus siirrettäisiin niin että sekin saisi asianmukaisen ja kunnollisen kohtelun

ja ja sitten tämän lainsäädännön myötä liikkeelle me olemme juuri tänä aamuna keskustelleet reformiministeriryhmässä siitä että jos täällä kesällä menee useampia viikkoja mitä nyt tällä hetkellä on aikataulutettu tässä koko niin sen esivalmistelun ja väliaikahallinnon väliin ei saa jäädä väliä vaan pitää huolehtia kaikin tavoin että maakunnat pääsevät ja pystyvät jatkamaan omaa työtään siihen on meillä varauduttu myös tämän vuoden budjetissa ja käsittelemme lähiaikoina myös lisäbudjettia toivottavasti pystytään myös osoittamaan lisärahoitusta siihen että voidaan valtion puolelta tukea tätä maakuntien tärkeää valmistelutyötä toimeenpano on äärimmäisen tärkeää ei pelkästään se mitä

arvoisa rouva puhemies julkisen talouden suunnitelma kertoo sen että oikeusministeriön hallinnonalaan kohdistuu neljänkymmenenyhdeksän miljoonan määrärahaleikkaukset syyttäjänvirasto ei selviä syyttämistehtävästä oikeusistuimet ovat ilmoittaneet etteivät resurssit riitä ja käsittelyajat pitenevät oikeusaputoimistoon siirtyy kunnilta velkaneuvonta

he ilmoittavat että resurssit eivät riitä käräjäoikeuksien määrää vähennetään kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen kaikki tämä säästösyistä samaan aikaan hallitus vähentää autoverotuloja kaksisataa miljoonaa euroa hallituskaudella kysyisin kysyisin nytten oikeusministeriltä ja pääministeriltä kumpi on tärkeämpää se että kristillisdemokraattinen toyota mies saa autonsa sata euroa halvemmalla vai se että kansa kokee että oikeusturva voi toteutua tällä hetkellä kaikki oikeusalan asiantuntijat pitävät näitä säästötoimia täysin kohtuuttomina uusi oikeusministeri teillä on mahdollisuus muuttaa suuntaa tapahtuuko se
arvoisa puhemies edustajalta hyvä kysymys taloustilanteen takiahan näitä talkoita tehdään ja jos meillä olisi rahaa kuin norjan öljyrahastossa eihän näitä tarvitsisi välttämättä tehdä mutta realismia on se että oikeusvaltion peruspilareita ei puolusteta että me emme tee mitään tehostuksia me emme tee mitään uudistuksia ei mitään realismia on se että nyt täytyy tehdä uudistuksia täytyy tehostaa toimintoja jonkun verran keskittääkin toimintoja sähköistä asiointia lisätä jotta voidaan turvata kansalaisille riittävän laadukkaat oi keusvaltion kulmakivet eli syyttäjänviraston palvelut ja kaikki muutkin rikosprosessiin liittyvät palvelut

arvoisa rouva puhemies täällä on valtakunnansyyttäjänviraston realismia syyttäjälaitoksen määrärahakehykseen sisältyy vuonna kaksituhattakahdeksantoista nolla pilkku kahdeksan miljoonan euron ja vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen yhden pilkku kolmen miljoonan euron leikkaus tämä säästö on selkeästi ylimitoitettu tämä tarkoittaa sitä että viisitoista syyttäjää ja viisitoista toimistotyöntekijää joudutaan sanomaan irti se tarkoittaa noin neljäätuhatta ratkaisematonta juttua syyttäjänvirasto kysyykin milloin eduskunta kertoo mitkä jutut he jättävät syyttämättä ja mitkä jutut syytetään
arvoisa puhemies syyttäjänviraston osalta resurssihaaste on sama kuin vähän jokaisella yhteiskunnan sektorilla eli siinä missä vanhustenhuollon resursseista täytyy pitää tiukasti kiinni näin täytyy tehdä myös syyttäjänviraston osalta joka puolella joudutaan nyt säästämään jonkun verran ja syyttäjänviraston osalta myös ollaan tekemässä rakenteellisia uudistuksia jotka käynnistyvät tässä lähiaikoina siihen myös liittyy toimintojen tehostamista uusien ict järjestelmien ja muiden sisään ajamista millä saadaan säästöjä ja turvattua se palvelu

saadaan tehostettua palvelua ja sitä kautta turvattua laadukas syyttäjätoiminta tässä maassa kansalaiset voivat edelleenkin luottaa siihen että näidenkin remonttien jälkeen tiukassakin talouspaineessa oikeusvaltion kulmakivet toteutuvat euroopan kärkitasolla

taloustilanne on todella tiukka mutta kyllä oikeusministeriön hallinnonala on se jolla voidaan ehkä sanoa menevän parhaiten monien ministeriöiden hallinnonaloista toki siellä on tiukkaa sitähän ei käy kiistäminen mutta nythän hallitus on tehnyt monia hyviä toimenpiteitä prosessien keventämiseksi ja niitä on vielä tulossa julkisen talouden suunnitelma on meillä lakivaliokunnassa käsittelyssä joten sitä en sen enempää avaa siellä on kipukohtia muutamia kohtia joihin me teemme parannusehdotuksia

oikeusministeriltä kuinka te aiotte tehdä sisäministerin kanssa yhteistyötä koska tämähän on on ketjuajattelua aina sieltä rikosprosessin alkupäästä tai hallintoprosessin alkupäästä sinne loppupäähän pahimmillaan aina sinne vankilaan asti miten te varmistatte että tämä putki toimii joka paikassa tasapuolisesti ja yhtä tehokkaasti

erinomainen kysymys lakivaliokunnan puheenjohtaja tolvaselta tästä ajattelutavasta että koko prosessi sieltä esitutkintaviranomaisesta aina sinne vankeinhoitolaitokseen ja tuomioistuinlaitoksiin otetaan huomioon jotta yhdessäkään kohtaa ei tehdä säästöjä väärästä paikasta jotta kustannukset taas kanavoituvat toiseen eli koko prosessiajattelun täytyy olla kristallinkirkas ja tietoinen se on vähän sama kuin sote puolella täytyy tietää että jos sosiaalihuollosta säästää niin se kanavoituu jossain muualla kustannuksina nyt on hyvä että valtionhallinnossa on entistä enemmän kirkastunut tämä että myös rikosprosessi täytyy ajatella kokonaisuutena me olemme sisäisen turvallisuuden ja oikeuden ministeriryhmässä ministeri risikon kanssa tätä asiaa jo teroittaneet ja ja tullaan joka viikko käymään tiiviisti näitä kipukohtia eri prosessivaiheita läpi ja tiedetään myös luontevasti se että vaikka sisäministeriöön menee rahaa niin se ei välttämättä ole oikeusministeriöltä pois koska se vähentää taas jutturuuhkaa tuomioistuimessa eli tunnemme ja tiedämme toistemme asiat hyvin

seuraava kysymys edustaja ronkainen
arvoisa puhemies vakuutuslaitoksissa asiantuntijoina toimivien lääkärien ja hoitavien lääkärien arviot potilaan terveydentilasta poikkeavat usein huomattavasti toisistaan vakuutuslääkärien arvio kuitenkin on ratkaiseva päätettäessä vakuutusetuuksista vakuutuslääkärillä joka ei ole tutkinut potilasta eikä välttämättä ole erikoistunut potilaan sairauden vaatimalle alalle on valta arvioida mihin etuisuuksiin potilas on oikeutettu sekä kiistää hoitavan lääkärin lausunnossa esitetyt yhteydet tapaturmien ja vammojen välillä tämä käytäntö haastaa laajasti kansalaisten oikeustajua ministeri lindström asetti oikeusministerinä toimiessaan selvityshenkilön osana oikeudenhoidon kehittämisohjelmaa tarkastelemaan vakuutusoikeuden käytäntöjä kysynkin oikeusministeri häkkäseltä kuinka aiotte jatkaa ministeri lindströmin aloittamaa hyvää työtä vakuutuslääkäriongelman ratkaisemiseksi

arvoisa puhemies vakuutusoikeuteen liittyvistä tapauksista ja kysymyksistä on meille kansanedustajille ja tietysti hallituksen suuntaan tullut palautetta jo vuosikausia eli yksittäiset ihmiset jotka kokevat ratkaisun vääräksi tai puutteelliseksi tai muuta tietysti lähettävät meille paljon palautetta ensimmäinen huomio tässä nyt on se että meidän täytyy olla aika tarkkana tässä salissa kommenteissa tuomioistuinten suuntaan oikeusvaltion kulmakivi on vallan kolmijako oppi ja tuomioistuinten täysi riippumattomuus yksittäiset

täysin tuomioistuimen oma asia ja niihin eivät poliitikot puutu eivätkä kommentoi mutta mitä tulee tähän vakuutusoikeuden prosessien ja ja tavallaan toiminnan yleiseen arviointiin niin meillä on käynnissä selvitykset siitä kuinka asianosaisten kuuleminen asiantuntijalääkäreiden lausuntojen parempi huomioon ottaminen tai monipuolisempi lausuntojen saaminen voitaisiin varmistaa siellä vakuutusoikeudessa eli selvitykset lähinnä näistä prosesseista niin että sitä kautta vakuutusoikeus nauttisi jopa nykyistä laajempaa luottamusta ja avoimuutta kansalaisten keskuudessa eli asia on etenemässä ja se on

seuraava kysymys edustaja hakanen
arvoisa rouva puhemies eläinrekisterin virheestä aiheutuvat sanktiot eivät kohtaa millään tavalla kansalaisten oikeudentajua tänä päivänä tuntuu käsittämättömältä että yhä nykypäivän suomessa hyvin pienestä rekisteröintivirheestä kuten näppäimistön lyöntivirheestä voi koitua kymmenissätuhansissa mitattavia vahinkoja tuottajille tunnollisinkaan viljelijä ei pysty välttämään niitä vaaranpaikkoja joita tarkastuksissa voi tulla esille jopa takautuvasti vuosien takaa siis jopa takautuvasti tuottajilla on huolehdittavanaan lukuisia erilaisia rekistereitä ja velvoitteita ja kirjauksia niin eläinten ostoista kuin myynneistä on varautumissuunnitelmaa palo ja pelastussuunnitelmaa eläinluetteloa ynnä muita ynnä muita ongelma on se että pienikin virhe ja siitä aiheutuva takaisinperintä voi koskea myöskin muita kotieläintukia ja kasvinviljelytukia ministeri leppä mitä tälle kohtuuttomuudelle voidaan tehdä että päästään tästä eroon ja myös tästä sanktiokumulaatiosta joka kohtelee tiloja tosi epäoikeudenmukaisesti
rouva puhemies edustaja hakanen osui kysymyksessään äärimmäisen tärkeään ja oikeaan asiaan nämä sanktiot jotka myös kumuloituvat koetaan varsin ankariksi ne koetetaan epäoikeudenmukaisiksi ja ne koettelevat myöskin viljelijöiden oikeusturvaa siitä ei päästä yli eikä ympäri ne juontavat juurensa yhteisen maatalouspolitiikan säädöksiin suomi on ollut aktiivinen näiden muutosten esittämisessä jotta tästä päästäisiin päästäisiin eroon nyt on pieni liennytys tullut asialle niin että täydentävien ehtojen osalta nämä rekisterivirheet inhimilliset virheet eivät enää aiheuta senkaltaisia sanktioita jollaisia nyt sitten tähän asti on koettu mutta edelleenkin muissa rekisteriin liittyvissä tukijärjestelmissä ne samat sanktiot ja samat kumulaatiot ovat suomi on myöskin tehnyt yhdessä ruotsin

monen kymmenen ehdotuksen luettelon komissiolle tämä sisältyy näihin ehdotuksiin ja se on otettu mielenkiinnolla vastaan ja nyt suomi tekee siitä jatkoselvityksiä komission kanssa

arvoisa rouva puhemies sisäilmaongelmat ovat mittava kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma sisäilmaongelmat ovat murheena tuhansissa perheissä tuorein tutkimus osoittaa että sisäilmaongelmia on noin terveydenhuollon työpaikkoja niitä on kouluissa päiväkodeissa ja kotona ja mitään valoa ei ole näköpiirissä siihen että suomalaisessa yhteiskunnassa saataisiin nämä vakavat ongelmat kuriin pohdin pohdin sitä onko mahdollista kun me tarvitsemme tiukempia toimenpiteitä että hallitus asettaisi kansallisen selvitystyöryhmän pohtimaan miettimään sitä millä sisäilmaongelmat saataisiin paremmin kuriin ja myöskin tuo työryhmä esittäisi toimenpide ehdotuksia ja

lainsäädäntömuutoksia kysynkin pääministeriltä tai tai sitten valtiovarainministeriltä kun tämä on myöskin

tällainen selvitystyöryhmä asetettaisiin

asuntoministeri tiilikaista ja pääministerillä oli tässä myös tämä selvitysmies virtasen työryhmä ja myös sitten puoliväliriihessä koko hallitus päätti siitä että me me aiomme tehdä yhdessä yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa tilaohjelman jossa sen lisäksi että haetaan tätä tilojen tehokkuutta ja rakentamisen parantamista tähän liittyy myös se että meidän tarvitsee antaa meidän kunnille parempaa ammattimaisuutta siihen rakentamiseen on olemassa esimerkkejä muun muassa oulun kaupunki on tehnyt semmoisen kuivaohjelman että he katsovat sen alusta loppuun että rakentamisprosessi tuottaa sen että tiloja ei tarvitse hetken päästä sitten korjata tässä on nyt tällä hetkellä vireillä aika paljonkin mutta pystymme kertomaan konkretiaa tästä muutaman viikon päästä ehkä vähän enemmän

tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä asiasta

arvoisa puhemies viime joulukuussa eduskunnalla oli hyvä tilaisuus tehdä hyvä ja kaikkia tyydyttävä päätös joka antaisi sekä vaasan että seinäjoen keskussairaaloille

kuitenkin hallitus oli itsepäinen jos en sanoisi lyhytnäköinen kun vaasassa hyvin toimivaa kaksikielistä keskussairaalaa ei nostettu täyspäivystyssairaaloiden joukkoon asiantuntijatahot kuten sitra ja thl taas katsoivat että vaasassa pitäisi olla laajan päivystyksen sairaala meillä on lukematon määrä asia argumentteja jotka edelleen puhuvat tämän asian puolesta voidaan sanoa että hallituksen piittaamattomuus on siihen että edelleen keskustellaan tästä nyt siis viisi kuukautta myöhemmin eduskunta saa ottaa kantaa asiaan uudelleen ja tällä kertaa kansalaisaloitteen ja samansisältöisen lakialoitteen muodossa mutta toki on niin että myös sote sote uudistuksen yhteydessä eduskunta joutuu käsittelemään asian kertaalleen koska laissa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä yhdennessätoista pykälässä lyödään lukkoon mitkä maakunnat tulevaisuudessa vastaavat laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista siis yksinkertaisinta olisi tehdä lisäys tähän niin että pohjanmaan maakunta myös kuuluisi niihin tällä tavalla asia olisi ratkaistu ja se voitaisiin tehdä nyt kun asia on eduskunnassa vireillä toivon siis että vihdoinkin järki voittaisi mutta mikä on hallituksen valmius muuttaa päätöstä se on kysymys mihinkä me haluamme vastauksen äsken kuulimme että mikään ei tule muuttumaan vaasassa äsken kuulimme kyselytunnilla kun ministeri rehula vastasi että tässähän kuitenkin kaikki säilyy hyvä jos näin on silloin voi vain kysyä minkä takia ei sitten voida nostaa vaasan keskussairaalaa niitten joukkoon joissa on laaja päivystys se on se kysymys jos se ei maksa mitään jos tälle ei ole muita perusteluita minkä takia se on mahdoton tehtävä siihen

siitä onko hallitus niin välinpitämätön kuin miltä nyt näyttää eikö kansalaisaloite jonka takana on kuusikymmentäseitsemäntuhattaneljäsataakaksikymmentäkaksi huolestunutta kansalaista ole sen arvoinen että ministerikin olisi itse paikalla tyhjä ministeriaitio kertoo jostain vaikkakin hallituksen ja peruspalveluministerin oma kanta tässä asiassa on selvä niin on silti surullista että ministerit eivät ole paikalla puolustamassa omaa linjaansa eduskunnan joulukuun päätös tarkoittaa että seinäjoen keskussairaalalla on oltava valmiudet ottaa vastaan ja antaa hoitoa pohjanmaalaisille potilaille

että tasavallan presidentti kun hän vahvisti päivystyslain poikkeuksellisen selkein kirjauksin edellytti että mikään toiminto ei siirry vaasasta seinäjoelle ennen kuin palvelut käytännössä voidaan taata myös ruotsiksi mitä tälle asialle nyt tällä hetkellä kuuluu myös siihen

arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit ovat tukeneet tätä kaksitoista plus yksi mallia siitä syystä että me haluamme turvata sellaisen yhteiskunnan jossa kaikkien suomalaisten perusoikeudet

turvataan sen takia on tärkeää että eduskunta tätä asiaa nyt uudelleen pohtiessaan

tässä asiassa on syytä ottaa huomioon myös se että vaasa on kaikkein kauimpana kaikista

siihen miksi sillä kulmalla tarvitaan sellainen sairaanhoito sellainen sairaala jossa on päivystystä ympärivuorokautisesti vaasa on myöskin kasvava kaupunki se on vientikaupunki mutta se jos ei siellä taata sitä että siellä saa hoitoa ympärivuorokautisesti tulee olemaan este vaasan tulevalle kasvulle ja koko suomen viennille puhumattakaan sitten siitä että nyt vaaditaan että seinäjoella turvataan kielelliset oikeudet se on ihan hyvä että vaaditaan ja niin pitää ollakin mutta se ei tule koskaan vastaamaan sitä että äidinkielenään ruotsia puhuvat suomalaiset saisivat omalla äidinkielellään palveluita kouluruotsilla

suomenruotsalaisille ei anna sellaista turvaa ja pohjaa kuin antaa se että

arvoisa herra puhemies on kerännyt yli kuusikymmentäseitsemäntuhatta nimeä ja on hyvä että ihmiset ovat tärkeissä asioissa aktiivisia en aivan ymmärrä sitä että tässä nyt kyseenalaistetaan sitä että ministeri ei ole täällä paikalla sillä kansalaisaloite on nyt vasta lähetekeskustelussa tämä lähetekeskusteluhan etenee tästä sitten valiokuntakäsittelyyn minkä pitää olla perusteellinen ja eduskunta tulee tämän kansalaisaloitteen käsittelemään huolella varmasti tarkastelemaan tätä kaksitoista plus yksi mallia ja ja muita malleja niin että varmistetaan hyvä hoito kaikille ympäri suomen ja sen jälkeen eduskunta tekee kansalaisaloitteesta päätöksen en itse koe tätä millään tavalla aiemman keskustelun jatkoksi meillä on ollut paljon hyviä kansalaisaloitteita käsittelyssä ja niillä on muutettu lainsäädäntöä on hyvä että tästäkin on nyt vielä yksi perusteellinen läpikäynti valiokunnassa

arvoisa puhemies tuen täysin varauksetta ajatusta siitä että vaasan keskussairaalalla olisi laajan päivystyksen status kuitenkin tämä tapahtumien kulku jota on nyt seurattu miltei vuosi on saanut tilanteen mukaan aina mitä erikoisimpia käänteitä päivää ennen kuin hallitus antoi esityksensä terveydenhuoltolain uudistuksesta edustaja strand sanoi että lobbaus vaasan hyväksi tuottaa tulosta ja tänään kansalaisaloitteella vaaditaan tähän lisäpykälään muutosta tällä viikolla myöskin pohjalaisen pääkirjoitus toteaa että julkaisi työryhmien raportit erikoissairaanhoidon työnjaosta ja mitään merkittäviä muutoksia vaasan keskussairaalan toimintaan ei ole tiedossa tai tulossa tätä myöskin puoltavat asiantuntijat sen sijaan terveydenhuoltolain neljäskymmeneskolmas pykälä velvoittaa sairaanhoitopiiriä sopimaan asioista kuten työnjaosta järjestämissopimuksin erva alueilla sen sijaan siitä mitä seinäjoen kanssa sovitaan tulisi yhteisymmärryksessä sopia myöskin pirkanmaan erva alueen kanssa ja näin ollen on mahdollisuus sopia niin sairaanhoitopiirien niin halutessa kyse on siis siitä että vaasan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus sopia päivystyksestä juuri sellaisessa laajuudessa kuin se itse haluaa

kyllä minä ihmettelen tätä kun puhutaan siitä että mikään ei muutu ja kaikki pysyy ennallaan sekö on suomen tavoite että mikään ei muutu ei ainakaan vaasan seudulla missä kaksi prosenttia väestöstä tuo lähes neljäkymmentä prosenttia koko maan energiateknologian viennistä mikään ei muutu ei se ole tavoite meidän pitää mennä eteenpäin meidän pitää kehittää emme me voi kieltää seutua omalla rahallaan kehittämästä erikoissairaanhoitoa joka kuuluu siihen ekosysteemiin joka kilpailee globaalisti joka myös rahoittaa muitten seutujen sairaaloita minä en ymmärrä tätä että mikään ei muutu sekö on kokoomuksen tavoite ei arvioida vaikutuksia yrityksiin ei vientiin ja toivotaan että mikään ei muutu nyt vähän positiivisuutta ja rohkeutta kiitos oli niin selvä osoite edustaja koski kiitos arvoisa puhemies tässä erikoissairaanhoidon työnjaossa ja päivystysuudistuksessa on kyse juurikin siitä että koko suomen terveydenhuoltoa muutetaan ja perustason terveydenhuoltoon satsataan ja niin että erikoissairaanhoidon kustannuksia saadaan kehitettyä ja tasapainoa oikeanmukaisemmaksi hyödyttää koko kansakuntaa myöskään en olisi huolissani vaasan talousalueesta sillä vaikka vaasa on muuttotappiopaikkakunta valtio tukee erittäin suurin panoksin koko pohjanmaata sitä lisäarvoa jonka alueen talous tuottaa erilaisin panostuksin kansainvälisiin ja maiden välisiin hankkeisiin uusiin innovaatioratkaisuihin ynnä muihin miljoonien eurojen edestä pari esimerkkiä mainittakoon

ja muun muassa tämä maakuntien rahoituslaki turvasi sen että nettovaikutukset rahoitukseen pohjanmaalle ovat neutraalit

herra puhemies tämä kansalaisaloite pyrkii kumoamaan päätöksen joka on ollut varsin erikoinen ja vailla oikeasti hyviä perusteita laajan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyminen vaasassa on perusteltua yksi alueen kielellisen erityisyyden pohjalta satatuhatta ihmistä alueella puhuu ruotsia kaksi kielellisten oikeuksien toteutumisen perustuslaillisen oikeuden vuoksi kolme potilasturvallisuuden vuoksi on erittäin kyseenalaista kun äidinkieleltään täysin

että edes hänen potilastietonsa ja kertomuksensa tulevat oikealla tavalla ymmärretyiksi minä toivon todella että tämä menestyy ja johtaa sellaiseen tulokseen

edustaja feldt ranta on ihan oikeassa siinä että me puhumme nyt kaikkien ihmisten perusoikeuksista ja siitä että me haluamme kaikille samat oikeudet riippumatta siitä missä asutaan nyt tämä kansalaisaloite koskee nimenomaan vaasan keskussairaalaa mutta näitä samoja oikeuksia on meillä kaikilla ja silloin pitää aina miettiä myös sitä että jos meillä on systeemi joka toimii niin ruotsiksi kuin miksi sitä lähdettäisiin rikkomaan se on tässä se kysymys edustaja koski te sanoitte myös että mikään ei tule muuttumaan eihän se niinkään ole vaan hallitushan tekee nyt niin että valitsee kaksitoista a maakuntaa jotka mainitaan tässä laissa joille annetaan laaja päivystys ja sitten meillä on kuusi muuta maakuntaa joiden mahdollisuudet rajataan tässä samassa tuli myös esille viime viikolla että mitä esimerkiksi tulee lastenpsykiatrian lastenpsykiatrian vuodeosastohoitoon vaasassa niin se on nyt uhattuna kysyisin edustaja koskelta millä tavalla siinä turvataan näitten kaksikielisten

kauan aikaa sitten pyydettyihin vastauspuheenvuoroihin huolimatta siitä että edustajan nimi tässä mainittiin seuraavana edustaja urpilainen vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies olen kiertänyt hyvin aktiivisesti pohjanmaan maakunnan kunnissa ja konkreettisesti nähnyt sen miten ihmiset kantavat huolta siitä onko heillä oikeus saada jatkossakin palveluita omalla äidinkielellään nimenomaan päivystyspalveluita omalla äidinkielellään ja sen takia ymmärrän sen miten laaja tuki tälle kansalaisaloitteelle on vaasan seudulla ja pohjanmaan maakunnassa ihmettelen hieman sitä kun täällä ministeriaitiossakin äskeisellä kyselytunnilla todettiin että mikään ei tule muuttumaan vaasassa kysymys on juuri siitä mikä status sairaalalla tulee olemaan tulevaisuudessa ei että ehkä ne palvelut muuttuvat lähiaikoina tai lähiviikkoina lähikuukausina tai lähivuosina vaan siitä miten sitä sairaalaa tullaan kehittämään pidemmällä aikajänteellä ja sen takia on olennaista että vaasan keskussairaala kuuluu myöskin laajan palvelutason päivystyssairaaloiden joukkoon juuri sen tulevaisuuden palvelutason varustuksen turvaamiseksi toivon puhemies että tämä aloite käsitellään huolellisesti valiokunnassa ja toivon myös sitä että hallituspuolueet voisivat vielä arvioida omaa kantaansa jotta eduskunnassa voisimme äänestää tämän aloitteen puolesta

arvoisa puheenjohtaja maakunnat ovat varsin erilaisia ja kun nyt tässä puhutaan etelä pohjanmaasta niin siellä on paljon ruotsinkielistä väestöä ja ja sen takia meidän pitäisi päätöksiä tehdessä miettiä miten me voimme tehdä päätöksiä niin että huomioimme näiden alueiden erityispiirteet sen takia vihreätkin ovat kannattaneet tätä kaksitoista plus yksi mallia niin että vaasassa säilyisi laaja

tämä ei ole mikään taloudellinen kysymys ja sen takia pidämme tärkeänä että tämä kaksitoista plus yksi malli selvitettäisiin ja siihen voitaisiin mennä

arvoisa herra puhemies on tärkeää että kaikki kansalaisaloitteet saavat arvokkaan kohtelun ja olen kyllä edustaja henrikssonin kanssa samaa mieltä siitä että olisi ollut hyvä että asiasta vastaava ministeri olisi tähän

muistutan että tämä oikeus kyseenalaistettiin toisen kansalaisaloitteen aito avioliitto aloitteen kohdalla myöskään sen kohdalla ei ollut vielä tullut voimaan se lakiesitys jota pyrittiin kumoamaan
ja myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille strand koski ja stefan wallin

jos miettii tai suhteuttaa tämän lähes seitsemänkymmentätuhatta ihmistä helsingin seutuun tai uudellemaalle niin se on varmaan sama kuin puoli miljoonaa ihmistä uskon että silloin olisi ollut vähän enemmän ruuhkaa tuolla ministeriaitiossa jos oikein kuulin tuossa aikaisemmin hallituspuolueen edustajalta niin he eivät kanna huolta vaasan talousalueesta no me ainakin kannamme suurin osa meistä jotka tällä hetkellä olemme täällä salissa ja kyllä minua kiinnostaa sekin

mukaisessa suuruusjärjestyksessä helsinki tampere turku oulu viidennellä sijalla vaasa lahti jyväskylä kuopio lappeenranta pori joensuu rovaniemi onko tätä katsottu onko tulevaisuuteen katsottu onko väestönkehitystä tsiigattu miksei palveluita kehitetä siellä missä ihmisiä on tiedämme kaikki että vaasassa väestötiheys on melkein viisinkertainen suhteessa tiettyihin muihin kaupunkeihin joihin ollaan nyt laaja päivystys myöntämässä kyse on statuksesta niin kuin edustaja urpilainen hyvin sanoi ja tulevaisuuteen suuntautuvasta kehittämisestä

arvoisa puhemies useaan kertaan täällä keskustelussa on viitattu sitaattiin että mikään ei muutu niin se liittyy tietysti näiden virkamiesten kommenttiin tästä stmn selvityksestä ilman muuta hallitus haluaa katsoa eteenpäin ja antaa mahdollisimman hyvät olosuhteet sairaanhoitopiireille ja erityisvastuualueille itse kehittää sitä sairaanhoitoaan sillä tavalla kuin ne itse parhaaksi katsovat vaasa sen sijaan sairaanhoitopiirinä on on osoittanut ikävä kyllä passiivisuutta tässä asiassa eikä ole riittävästi toiminut sen suhteen että yhteistyötä satakunnan ja varsinais suomen sairaanhoitopiirin kanssa olisi jo etukenossa viety eteenpäin selvitys länsi suomen yliopistosairaalasta olisi saatava aikaan mahdollisimman pian vaikutukset ja panostukset vaasaan pohjanmaalle talousalueelle ovat pelkästään positiivisia ja niistä on hallituksella näytöt mustaa valkoisella

arvoisa puhemies edustaja koski viittasi tässä vähän aikaisemmin ja ministeri rehula kyselytunnilla sanomalehti pohjalaisen pääkirjoitukseen mikä ihmeen sosiaali ja terveyspolitiikan peruskallio tämä sanomalehti pohjalaisen pääkirjoituspalsta yhtäkkiä on mikä totuuden todistaja se yhtäkkiä on on se kyllä erikoista jos joutuu lukemaan sanomalehti pohjalaisen pääkirjoituksesta mitä mieltä hallitus on tietystä asiasta hallituksella oli koko syksy aikaa selvittää mistä on kysymys ja mistä ei ole kysymys mutta se epäonnistui surkeasti siinä tehtävässä nyt saamme kuulla että mikään ei muutu no olisiko sitten syytä antaa tämä kaksitoista plus plus yksi täyden palvelun status ihan virallisesti sen sijaan että kiemurrellaan tässä jatkuvasti ja viitataan pääkirjoituksiin

sitä myös miten on kehitetty ja rakennettu nämä kuntien omistamat sairaanhoitopiirit vaasan sairaanhoitopiirillä on vähiten velkaa suhteessa omaan pääomaan ei olla velkarahalla rakennettu mitään tällaisia himmeleitä nyt ollaan antamassa laajan päivystyksen statusta sellaisille sairaaloille joilla on huomattavasti enemmän velkaa suhteessa omaan pääomaan onko se tervettä taloudenpitoa että edelleen pönkitetään tällaisia velkaisia sairaanhoitopiirejä
ja vielä vastauspuheenvuorot edustajille henriksson feldt ranta ja koski ja debatin tässä vaiheessa ei enempiä puheenvuoroja myönnetä
puhemies pidän sitä kyllä hyvin kummallisena että edustaja koski täällä nyt viittaa siihen mitä vaasan sairaanhoitopiirissä tehdään ja ei tehdä nyt on kyse siitä mitä hallitus tekee mitä kokoomus haluaa tehdä hallituksessa sen eteen että vaasassa olisi tulevaisuudessa myös laaja päivystys siitä edustaja koski on kyse

se kaksitoista plus yksi malli sitten toiseksi jos mikään ei muutu niin miksi ja miten on mahdollista että sanotaan että tällä myös tavoitellaan säästöjä noin satayhdeksänkymmentä miljoonaa säästöä mistä ne säästöt tulevat jos mikään ei muuttuisi
arvoisa puhemies jottei tämä menisi ihan kokonaan pohjanmaalaisten edustajien keskinäiseksi nahisteluksi niin on syytä kyllä sanoa että eihän tässä ole kyse mistään aluepoliittisesta asiasta tässä on kyse kaikkia suomalaisia koskevasta asiasta perusoikeuksista siitä olemmeko sitä mieltä että kaikilla suomalaisilla on samat perusoikeudet ja niitä noudatetaan joka puolella suomea siitähän tässä on kyse juuri siitä syystä arvoisa puhemies myös presidentti puuttui tähän asiaan erittäin poikkeuksellisella tavalla ja hän ylimpänä laillisuusvalvojana tältä osin teki tärkeän teon kun hän liitti tähän päätökseen tällaisen passuksen aikaisemmin monilla vuosikymmenillä on ollut kaikkien eduskuntapuolueiden kunnia asia että yhdessä huolehdimme näistä perusoikeuksista myös kielellisistä oikeuksista ja toivon

edustaja koski
tämä on arvoisa puhemies ennen kaikkea aluepoliittinen kysymys kansalaisaloitteenhan toivat eduskunnan puhemiehelle vaasan kunnallisvaalien suurimmat voittajat rkpn ja sdpn edustajat hallituksen tehtävänä on nimenomaan tehdä alueelle mahdolliseksi se että siellä on sairaanhoitopiirillä itsellään laaja päätäntävalta siitä millä tavoin se haluaa sairaanhoitopiiriä ja keskussairaalaa ja sen tekemää yhteistyötä kenties muiden erva alueiden esimerkiksi etelä pohjanmaan tai sitten koko koko länsirannikon alueen kanssa kehittää sen takia tietysti kun tämä keskustelu on on pohjalaisen palstoilla ollut herpaantumatonta koko viimeisen vuoden ajan ilman muuta pohjalaista käytetään yhtenä referenssinä koska se on on ollut pääasiallinen foorumi jolla tätä keskustelua on viimeisen vuoden ajan käyty

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kaksituhattakuusitoista todennut että se pitää saamansa päivystysuudistusta koskevan selvityksen perusteella selvänä että kielellisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta vaasan keskussairaala palvelisi ruotsinkielisiä asukkaita paremmin kuin nyt ehdotettu järjestely valiokunnan mielestä perustuslain seitsemännentoista pykälän kielelliset perusoikeudet parhaiten toteuttavana ratkaisuna voidaan pitää sitä että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä vaasan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiriin

plus yksi ratkaisun puolesta valitettavasti hallituspuolueet eivät halunneet tällaista ratkaisua vaikka se olisi ollut edullinen käytännöllinen ja käytännöllinen ja samalla myös turvannut ruotsinkielisen väestön perustuslaillisia oikeuksia myös käytännössä myös tasavallan presidentti sauli niinistö antoi harvinaisen lausuman hyväksyessään lain päivystysuudistuksesta lausumassa tasavallan presidentti niinistö kirjoitti että lain soveltamisesta säädettävien asetusten antaja ja täytäntöönpanijat ovat virkavastuussa siitä että kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat presidentti niinistö totesi että hänen käsityksensä mukaan se merkitsee että päivystyspalveluja voidaan siirtää vaasasta seinäjoelle vain jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä kaikessa harvinaisuudessaan tämä on tasavallan presidentiltä merkittävä ja myös selkeä kannanotto laissa turvattujen kielellisten oikeuksien puolesta kysynkin nyt kysyisin jos täällä olisi ministereitä läsnä mitä hallitus on tehnyt varmistaakseen sen että potilaat saavat palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi seinäjoella niin kuin presidentti ja myös perustuslakivaliokunta ovat edellyttäneet missä vaiheessa tämä selvitys on miten isoja kustannuksia tämä tulee aiheuttamaan ja millä aikataululla edetään miksi tämä siirto kun paljon halvemmalla päästäisiin paljon parempaan tulokseen jos vaasa saa pitää täyden päivystyssairaalan asemansa minusta on aivan mahdotonta ymmärtää miksi kaksitoista plus yksi ratkaisua pidetään näin mahdottomana

arvoisa puhemies oikeutta saada terveyspalveluja omalla äidinkielellään ei voida tarpeeksi korostaa sairaalassa kieli vaikuttaa potilaan hoitokokemukseen ruotsinkieliset ovat kielibarometrin mukaan tyytymättömämpiä sairaanhoitopiirien kuin kuntien kielellisiin palveluihin vaikka sairaanhoitopiirien välillä on selkeä ero tämä ei muuta sitä tosiasiaa että suomenkieliset ovat tyytyväisempiä kielellisiin palveluihin kuin ruotsinkieliset sen sijaan että heikentäisimme kielellisten palveluiden saatavuutta entisestään meidän tulisi luoda lainsäädäntö joka ottaa sen todellisuuden jossa elämme huomioon esimerkiksi antamalla vaasan keskussairaalalle laajan ympärivuorokautisen päivystyksen

nyt vaasan keskussairaalalle laaja ympärivuorokautinen päivystys kiitos

arvoisa puhemies nyt vahinko on korjattava maakunta ja sote rakennelain toimeenpanoon on vielä vähän aikaa pohjanmaan asukkaista suuri osa on ruotsinkielisiä ja heillä tulee olla yhtäläiset oikeudet sairaanhoitoon omalla kielellään

arvoisa puhemies värderade talman olen useasti ihmetellyt monen suomalaisen päättäjän virkamiehen ja monien muidenkin vaikuttajien puutteellista kykyä tai sitten olematonta halua ymmärtää yksinkertaisiakin taloudellisen arvonluonnin mekanismeja sekä eri päätösten dynaamisia vaikutuksia käytännön päätöksenteossa suomen hyvinvointipalveluiden rahoittamisen kannalta ylivoimaisesti tärkeintä asiaa eli yritystoimintaa laajassa mielessä ja ja erityisesti korkean jalostusasteen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ei yleensä jostain syystä huomioida pätkääkään

terveydenhuoltolain ja päivystysjärjestelmän muutos poliittisen lehmänkaupan perusteella ollaan laittavinaan suomea kuntoon ikään kuin asioita voisi hoitaa excel taulukolla huomioimatta dynaamisia vaikutuksia sote palveluiden maksajan eli elinkeinoelämän kannalta hallituksen alkuperäisessä esityksessä asia kuitataan yhdellä ainoalla lauseella ei merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan aika surullista tulevia ehkä ylivelkaantuneenkin suomen sukupolvia ajatellen etteivät esitysten vaikutukset yrityksiin kiinnosta arvoisa puhemies maassamme on aloja ja alueita jotka pärjäävät globaalissa kilpailussa erinomaisen hyvin takoen koko suomen hyvinvointipalveluitten rahoittamiseksi huomattavasti enemmän miljardeja kuin mitä itse kuluttavat esimerkiksi vaasan seudulla asuu kaksi prosenttia maamme väestöstä mutta alueelta lähtee lähes neljäkymmentä prosenttia koko suomen energiateknologiaviennistä euroissa mitattuna pohjanmaan yritykset tuovat maahan enemmän rahaa palveluiden rahoittamiseksi kuin viisi vähiten vievää maakuntaa yhteensä tällä rahalla rahoitetaan monet sairaalat ja paljon muuta ja siitä olemme iloisia tietenkin pariisin ilmastosopimuksen sekä oman energia ja ilmastostrategian hyväksymisen alla toivoisi maamme hallituksen olevan ylpeä siitä että pohjoismaiden johtava energiaklusteri sijaitsee suomessa ja vaasassa joka myös jossa yksityiset yritykset ovat viime vuosina merkittävästi lisänneet panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen energiaklusterin kärkiyritys wärtsilä finlandin toimitusjohtaja totesi julkisesti kuinka vaasan keskussairaalalla on merkittävä rooli heidän ekosysteemissään ja kuinka sairaalan asemaa olisi vahvistettava tulevien vuosien kasvuodotusta silmällä pitäen

siis kannatamme normien purkua ja vapautta yrittää mutta nyt se on lailla kieltämässä hallituksen oman työllisyystavoitteen ajat sitten saavuttanutta pohjanmaan vientirannikkoa ylläpitämästä itse luomillaan rahoilla sellaista erikoissairaanhoidon järjestelmää joka globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten ekosysteemiin kuuluu

ole mitään syytä lähteä kiusaamaan sellaista sairaalaa joka siihen ekosysteemiin kuuluu arvoisa hallitus älkää tietoisesti ampuko lypsävää lehmää vaasan keskussairaalan lisääminen laajasti päivystävien sairaaloitten joukkoon vahvistaa koko suomen julkisen sektorin rahoituspohjaa nyt ja tulevaisuudessa toivon aidosti että seuraavat hallituspuolueitten edustajat puheenvuoroissaan vastaavat yksinkertaisesti jaa tai ei seuraavaan kysymykseen aiotteko tehdä jotakin sen eteen että vaasan sairaanhoitopiiri lisätään laajasti päivystävien joukkoon aiotteko hyvät ystävät tehdä jotakin toivon sydämestäni että teette jotakin

että eduskunnan jo hyväksymä asia tuodaan kansalaisaloitteen perusteella uudestaan eduskuntaan mutta tässä tapauksessa on kuitenkin kysymyksessä harvinaisen yksimielinen tulevan autonomisen maakunnan väestön vastustus joten asiaa on hyvä vielä pohtia

ja asiahan tulee kuten edustaja henriksson sanoi uudelleen esille tämän sote paketin käsittelyn yhteydessä sen vuoksi en tässä vaiheessa tee varsinaista ehdotusta

kahdessa tärkeässä suhteessa ja nämä näkökohdat liittyvät toisaalta kansalaisten kielellisiin oikeuksiin ja toisaalta sote ohjaukseen ja hallintoon

ensinnäkin näistä kielellisistä oikeuksista niiden suhteen kysymys siis on siitä toteutuvatko pohjanmaan ruotsinkielisten potilaiden oikeudet tulla ymmärretyksi äidinkielellään päivystyksessä seinäjoen sairaalassa on tärkeää että kaksikielisessä suomessa vähemmistökieliset voivat saada palvelunsa ja tulla ymmärretyksi omalla kielellään erityisen tärkeää tämä on terveydenhuollossa kun kysymys on vakavien sairauskohtausten hoitamisesta olen itse aikoinaan ollut lääkärin työssä vaasan keskussairaalassa ja tiedän että huomattava osa rannikon ja saariston asukkaista suomea toisin kuin ehkä suurehko osa etelä suomen ruotsinkielisistä olen täysin vakuuttunut siitä että suuressa osassa tapauksista heitä ei voida seinäjoella palvella ymmärrettävästi ruotsin kielellä kun puhutaan päivystyspalveluista on muistettava että kysymys ei ole ainoastaan päivystyspisteen tapahtumista vaan suurehko osa potilaista otetaan sairaalaosastolle kiireellistä hoitoa ja tarkkailua varten tasavallan presidentti muistutti lausunnossaan viitattu ensinnäkin eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannasta jonka mukaan päivystyssiirron yhteydessä on nimenomaan lakisääteinen velvoite huolehtia siitä että vaasasta seinäjoelle siirtyvät ruotsinkieliset voivat käyttää äidinkieltään ja tasavallan presidentti totesi tässä aika poikkeuksellisessa lausunnossaan kuten ainakin pariin kertaan on jo siteerattu että päivystyspalveluja voidaan siirtää vaasasta seinäjoelle vain jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä joka väittää että tällä

hetkellä tällainen varmuus olisi ei tunne tilannetta tai puhuu vasten parempaa tietoa vaikka siis seinäjoen sairaala toinen huomautukseni liittyy tähän sote ohjaukseen tässä asiassahan on laajemmin katsottuna kysymys valtionohjauksen ja maakunnan itsehallinnon välisestä tasapainosta josta olen tässä salissa sote keskustelussa puhunut jo useamman kerran valtionohjaus isoissa asioissa on välttämätöntä ja samalla on muistettava että sote resursseja ei voida siirtää peruspalvelujen vahvistamiseen ellei sairaalalaitostamme rationalisoida mutta yhtä tärkeää on että kunnioitetaan riittävästi maakuntien itsehallintoa eikä liikaa mestaroida asioita helsingistä käsin ongelmallista tässä on että tehdään sairaalajärjestelyjä koskevia erillispäätöksiä

ennen kuin itsehallinnolliset maakunnat ovat aloittaneet toimintansa mielestäni laajemmin katsottuna tässä asiassa kaksitoista plus yhdestä maakunnasta vaan kaikkien kahdeksantoista maakunnan autonomisesta mahdollisuudesta neuvotella resurssiensa puitteissa sairaalatoimintansa ja tietysti muidenkin sote toimintojen järjestämisestä ja monessa tapauksessa neuvotella tarpeellisesta yhteistyöstä maakuntien kanssa en ole koskaan ymmärtänyt näitä erilaisia maakuntien luokitteluja kahdeksantoista maakuntaa kolmetoista maakuntaa kaksitoista erityismaakuntaa viisi viisi yliopistosairaalaa meillä tulee olemaan kahdeksantoista itsehallinnollista omaleimaista ja erikokoista maakuntaa jotka tilanteensa ja resurssiensa mukaan tekevät erilaista yhteistyötä keskenään ja erityisesti yliopistosairaaloiden kanssa on hyvä että valtio on sopivasti mukana monissa neuvotteluissa kyllä aikanaan euro tulee olemaan paras konsultti ja maakunnat joutuvat itse pohtimaan ratkaisujaan ja todellakin sopimaan varsinkin monissa sairaala asioissa yhteistyöstä maakuntien kanssa se että nämä päätökset tehdään ylhäältä pakottaen tässä tilanteessa herättää juuri näitä kansalaisten protesteja eli näissä asioissa kannattaisi mahdollisimman pitkälle odottaa maakuntien toiminnan käynnistymistä ja sen jälkeisiä neuvotteluja ja sopimuksia maakuntien välillä ja valtionohjauksen kanssa arvoisa puhemies kuten sanoin alussa en tässä vaiheessa ota varsinaista kantaa tai tee ratkaisuehdotusta tämä oli tällaista fundeerausta mutta toivon kuitenkin vakavasti että tässä päivystysasiassa saadaan tyydyttävä ratkaisu joka oikeasti ottaa huomioon tasavallan presidentin lausunnon

arvoisa puhemies arvostan suuresti kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa kansalaisaloitteen kautta yhteiskuntamme merkittäviin kuitenkin arveluttavana käsiteltävän aiheen taustalle synnytettyä keskustelua jossa kansalaisten pelkoja ja huolta on lisätty perusteilla jotka ovat ensisijaisesti poliittisia eivät

voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa vaasan keskussairaalan kaksikymmentäneljä kautta seitsemän päivystyksestä sopimisen yhdessä varsinais

tarkasteltaessa on tarkasteltava koko on aivan totta että vaasan alueella on vaje ruotsinkielisistä

perusteella vaje vaasan seudulla on noin kymmenen prosenttia kun samanaikaisesti muualla maassa

suurin osa päivystysaikaisistakin palvelutarpeista voidaan niin vaasassa kuin muualla suomessa kattaa yleislääkäritasoisella palvelulla siksi kannan erityistä huolta sujuvaa ruotsin kieltä puhuvien lääkäreiden halukkuudesta sijoittua työtehtäviin vaasan seudulle ruotsinkielisiä lääkäreitä koulutetaan suomessa suhteellisesti aivan riittävästi alueen onkin huolehdittava siitä että ruotsin kieltä sujuvasti puhuvien lääkäreiden muuttohalukkuus ja työskentelyhalukkuus alueella voidaan varmistaa

vetovoimatekijöitä täytyy tarjota myös palveluammateissa työskenteleville silloin kun alueella on voimakas vientiteollisuus ja muu

erityistason päivystyksen problematiikka on kuitenkin aivan eri vaasan keskussairaala voi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ylläpitää siis ympärivuorokautista operatiivista laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköiden osalla on

nyt onko mielekästä ylläpitää esimerkiksi neurokirurgian päivystystä kahdessa sairaalassa joiden etäisyys toisistaan

on lähes kahdeksankymmentä kilometriä

ammattilaisten koulutus on pitkä ja ammattitaitoa on voitava ylläpitää jatkuvasti

on saatava hoitaa arkipäivän työssään riittävästi erityyppisiä potilastapauksia jotta ammattitaito riittää myös vaikeimpien päivystystapausten hoitoon sellaisen erikoisosaajien joukon kouluttaminen ja heidän ammattitaitonsa ylläpito ei ole nyt keskustelussa olevan alueen potilaiden kokonaismäärän osalla mahdollista en ota kantaa siihen kummassa kaupungissa vaasassa vai mielekkäämpää järjestää mutta tiedän sen että kaikkien näiden erikoisalojen osalta ei ole mielekästä ylläpitää kahta yksikköä jotka sijaitsevat niin lähekkäin toisiaan sen kuitenkin tiedän varmasti että vakavasti sairastuessani haluan että minua hoitavilla ammattilaisilla on korkein mahdollinen ammattitaito

elektiivisessä eli ennalta suunnitellussa erityistason erikoissairaanhoidossa meidän tulee jatkaa vaativien hoitojen keskittämistä esimerkiksi paksusuolisyöpien leikkaushoidossa potilaan ennuste on sitä parempi mitä enemmän toistoja leikkaustiimillä on muista potilaaseen liittyvistä tai tautiin liittyvistä ennustetekijöistä riippumatta on siis erittäin tärkeää että pystymme keskittämään vaativimmat hoidot joita yksittäisen potilaan kohdalle elämän aikana ei tule useita kertoja useimpien meidän kohdalle ei

suunnitelluissa lääketieteellisissä hoitotoimenpiteissä potilaan kielelliset oikeudet voidaan turvata vaikka toimenpiteet olisi keskitetty yhteen ainoaan sairaalaan suomessa kuten olen aikaisemmin sanonut pidän kielellisten oikeuksien toteutumista keskeisenä perusoikeutena tehdyt päätökset eivät ole ristiriidassa tämän periaatteen kanssa peräänkuulutan nyt alueen rakentavaa yhteistyötä erityisesti siksi että ihmisten potilaiden tarpeettomia huolia voidaan

puhemies ihmettelen edustaja

asiassa olen oppinut tuntemaan edustaja raassinaa hyvin enkä ymmärrä tätä väitettä siitä että tässä ensisijaisesti olisi kyse poliittisista arvoista ja ettei puhuta terveyspolitiikasta juuri näinhän se on että terveyspolitiikasta puhutaan kun puhutaan myös siitä miten tässä järjestetään laaja päivystys terveyspolitiikassa on erittäin tärkeätä että saa myös palvelut sillä kielellä jonka ymmärtää se voi olla valtava potilasriski jos joutuu sellaiseen tilanteeseen että se henkilökunta jolle pitää ilmaista itsensä ei ymmärrä mitä sanot riippumatta siitä oletko suomen vai ruotsinkielinen ihmettelen suuresti että edustaja raassina lukisi tämän johtavan ylilääkärin auvo rauhalan tekemän vastineen tähän sosiaali ja terveysministeriön laatimaan muistioon koskien vertausta

edustaja henrikssonia asiantuntevasta puheenvuorosta ja siitä analyysistä mitä hän teki puheenvuoroni pohjalta tarkoitinkin sitä jos kuuntelitte tarkkaan mitä puheessani sanoin että on tärkeää että omaa äidinkieltään voi käyttää päivystystilanteissa mutta silloin kun puhumme erityistason erikoissairaanhoidon osaajista meidän on keskitettävä toimintoja koska näiden ammattilaisten ammattitaito ei voi kehittyä jos he eivät arkipäivän työssään kykene riittävästi tapaamaan potilastapauksia ongelmaksi muodostuu myös se että alueen väestöpohja asettaa omat rajoituksensa sille kuinka monta tällaista erikoisosaajaa voi kullakin erityissairaanhoitopiiriemme alueella olla

edustaja raassina ei riittävästi tunne nyt sitä tilannetta mikä on pohjanmaalla ja kaikkea sitä tietotaitoa mitä siellä sairaalassa on thln tekemissä vertauksissa vaasan sijoittuu varsin korkealle kun kun katsotaan potilasturvallisuutta ja edustaja strand on tässä nostanut sen esille monta kertaa sen takia olisi hyvä pidättäytyä faktoissa ja myös lukea ja ymmärtää mitä oikeastaan ollaan nyt tekemässä jos ei anneta vaasalle on toki niin että tarvitaan yhteistyötä mutta se ei ole poissuljettua vaikka valitaan sellainen malli että on kaksitoista plus ensimmäisen minun mielestäni pitää tehdä yhteistyötä monien sairaaloitten välillä mutta se ei oikeuta siihen että rangaistaan sitä sairaalaa jossa toimitaan sekä ruotsiksi että

sanoa että olen osittain samaa mieltä kuin edustaja edustaja raassina minäkin olen sitä mieltä että kirurgille on huomattavasti tärkeämpää että hänellä on vakaa käsi kuin se puhuuko hän suomea ruotsia saamea tai kiinaa tästä olemme varmasti aivan yhtä mieltä mutta siinä vaiheessa kun diagnosoidaan potilasta on äärimmäisen tärkeää että potilas pystyy kertomaan mikä kohta hänellä on kipeä minkä minkä takia paisuu joku kohta mitä tehdään yhdessä haetaan sitä olen vasta seurannut tapausta missä ensin diagnosoitiin verenmyrkytys ja sen jälkeen huomattiin että olikin bakteeri luussa ja siinä tarvittiin kyllä molemminpuolista ymmärtämistä tämän takia me tarvitsemme vaasaan ja pohjanmaalle jossa viisikymmentäyksi prosenttia väestöstä on ruotsinkielisiä ja

prosenttia väestöstä on muita kuin suomenkielisiä sellaisen sairaalan missä ainakin kahta kieltä puhutaan täydellisesti

tolppanen

ai anteeksi anteeksi samalla kun tolppanen lähestyy puhujapönttöä niin sinä aikana tulkkaus tuohon edelliseen se

ei taida olla peruste se että tarvitaanko tolppasen vuoksi vaan sen vuoksi että ylipäänsä ei ollut suomen kieltä

arvoisa puhemies yksi peruste laajan päivystyksen saamiselle oli etäisyys yliopistollisista sairaaloista nyt jos katsomme niin esimerkiksi etäisyys rovaniemeltä ouluun on kaksisataakaksikymmentäkolme kilometriä joensuusta kuopioon satakolmekymmentäviisi kilometriä lappeenrannasta helsinkiin kaksisataakaksikymmentäneljä kilometriä kilometriä

väestöstä joutuu matkustamaan yli tunnin mennessään laajan päivystyksen sairaalaan seinäjoelle ja täytyy todeta se että poriinkaan ei tunnissa pohjanmaalta pääse jos lähdemme vaasasta ja ylempää ja vähän alempaakin niin aikaa menee huomattavasti enemmän

on näin meillä on liki satatuhatta ruotsinkielistä pitkällä pohjanmaalla ja heistä iso osa etenkin vanhemmasta väestöstä ei tule toimeen suomen kielellä he tarvitsevat ruotsin kieltä tuekseen mitä se sitten vaikuttaa mitä se vaatii sairaalalta jos täytyy olla kaksikielinen sairaala paitsi että pystytään keskustelemaan potilaiden kanssa voimme mennä vähän murteellakin ja tulemme siitä huolimatta toimeen se vaatii myös sen että sairaalan kaikkien tiedotteiden kaikkien papereiden on oltava kaksikielisiä on oltava suomeksi ja ruotsiksi

laajemman alueen sairaalan ja vaasan sairaalan välille tarvitaan vähintään yksi ambulanssi jonka kustannukset vuositasolla ovat noin nolla pilkku viisi miljoonaa nämä tulevat lisäksi ja täytyy ottaa huomioon että vaasan keskussairaalasta ei varmasti voida poistaa näitä ruotsinkielisiä palveluja vaan ne kustannukset tulevat jäämään myöskin sinne nämä on syytä ottaa huomioon täällä on sanottu myös että että on katsottava tulevaisuuteen niin meidän onkin katsottava tulevaisuuteen mikään ei tule pysymään paikallaan maailma kehittyy lääkehoito kehittyy terveydenhuolto kehittyy ja niin täytyy myös vaasan keskussairaalan kehittyä vaasan keskussairaalassa täytyy nopeasti saada niitä palveluita mitä laajan päivystyksen sairaalassa saa jo pelkästään sen takia että meillä on toistaiseksi energiaklusteri

sen tasoiset palvelut että he pystyvät tulemaan sinne että siellä voi olla työpaikkoja myöskin aviopuolisoille ja mahdollisille jälkipolville ja että siellä saadaan hoitoa silloin kun hoitoa tarvitaan nämä ovat niitä tärkeitä asioita minun mielestäni tässä kohdassa kun nyt on laskettu näitä kustannuksiakin

on naurettavaa siinä kohdassa me vietämme monet hautajaiset ennen kuin ihminen pääsee sinne esimerkiksi saadessaan trombin päähän valitettavasti yli tunnin matka korkeatasoiseen sairaalaan on aivan liikaa me tarvitsemme sairaalan pelkästään vaasan kaupungin ruotsinkielinen väestö ei sitä sairaalaa tarvitse vaasan kaupungin suomenkielinen väestö pohjanmaan suomenkielinen väestö myös tarvitsee oman sairaalan ja sellaisen sairaalan missä on laajan päivystyksen toiminnot

arvoisa puhemies värderade talman ajattelin

esille keskustelun aikana monta kysymystä ja ministeriaitio on edelleen tyhjä katson että olisi syytä saada myös suoria vastauksia ministeriltä ja sen takia tässä vaiheessa esitän että tämä käsiteltävänä oleva asia pannaan pöydälle toukokuun kahdentenakymmenentenäkolmantena

ehdottanut että asia pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon asia siis jää pöydälle onko muita ehdotuksia pöydällepanon

en lähde toistamaan niitä kaikkia perusteluita mitä esitin edellisessä asiassa ne pätevät myös tähän asiaan tähän lakialoitteeseen sosiaali ja

terveydenhuoltolain muuttamisesta esitän koska tämä kansalaisaloite ja tämä lakialoite käsiteltiin yhdessä tänään että että meillä olisi myös sama mahdollisuus tämän

samalla perusteella kuin

ehdotan pöydällepanoa

asia pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon asia siis jää pöydälle nyt pyydän näkemyksiä mikäli jotain toista ajankohtaa pöydällepanon suhteen ollaan esittämässä